Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kazakstanilla on merkittävä rooli Keski Aasian rauhan ja vakauden ylläpitäjänä, kuten myös koko alueen talouskehityksessä. EUn ja Kazakstanin yhteistyö onkin tiivistynyt useilla sektoreilla, dialogi on ollut toimivaa, ja taloudellisen poliittisen yhteistyön vahvistaminen molemmille tärkeää. Ihmisoikeustilanne on kuitenkin luisunut alamäkeä, ja siihen pitää puuttua. Joulukuussa oppositiopuolue Alga kiellettiin määrittelemällä se ääriliikkeeksi, ja sitä tukeneet mediat joutuivat lopettamaan toimintansa. Myös kazakstanilaiset ihmisoikeusaktivistit ovat kertoneet tulleensa ahdistelluiksi. Vuonna 2001, heti oman ETYJ puheenjohtajuuskautensa jälkeen Kazakstan myös hyväksyi lain, joka määrittelee uudet vaatimukset uskonnon rekisteröinnille ja rajoittaa lähetystyötä sekä hengellisen kirjallisuuden maahantuontia ja levittämistä. Sana ja uskonnonvapaus on oleellinen kriteeri demokraattiselle valtiolle ja myös ihmisoikeuksien toteutumiselle. Parhaillaan Kazakstanin hallitus suunnittelee uutta kansallista ihmisoikeustoimintasuunnitelmaa vuosille